Arvoisa puhemies, päätöslauselmassa on kyse todella tärkeän kulttuuriperinnön vaalimisesta ja vähemmistökansojen oikeudesta kulttuuri identiteettiin.

Kashgarin vivahteikas historia ylettyy aina Kiinan Han dynastian aikaan, ja kaupunki oli tärkeä etappi silkkitiellä, se yhdisti Aasian ja Euroopan. Koko Xinjiangin alueella on valtava kulttuurinen merkitys koko maailman mittapuussa. Kiinan tuleekin ryhtyä toimiin Kashgarin liittämiseksi osaksi Unescon maailmanperintökohdetta ja alueen säilyttämiseksi jälkipolville.